ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkaksi yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskolmas yhdettätoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä istunnossa nyt ryhdytään kolmannen lisätalousarvion yksityiskohtaiseen käsittelyyn pyydän tekemään

muutosehdotukset

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia

käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kymmenen yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesneljäs yhdettätoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies ehdotan että ensimmäisen lakiehdotuksen kuuden luvun kuudes pykälä poistetaan

puhemies kannatan

ehdotan että voimaantulosäännös hyväksytään muutettuna vastalauseen yksi mukaisesti

arvoisa puhemies ehdotan että toisen lakiehdotuksen seitsemän luvun yhdeksäs pykälä poistetaan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisat edustajat arvoisat edustajat täällä on edustaja karimäellä puheenvuoro pyydän

puhemies eli käsittelyssä on eun kalastuspolitiikkaan liittyvä laki jossa viedään kansalliseen toimeenpanoon kalastuskiintiöt eli manner suomen kalastuskiintiöt jaetaan ammattikalastajien kesken keskeistä on se että eun kalastuspolitiikka noudattaa icesin suosituksia jotta kalastus ja pyynti saadaan kestävälle

että eun suomelle asettamia vuotuisia kalastuskiintiöitä ei saa ylittää senpä vuoksi valiokunta on tehnyt muun muassa muutoksen lisäyksen väliaikaisista kiintiöistä joita voidaan käyttää silloin kun neuvottelut manner suomen ja ahvenanmaan välisestä kiintiöjaosta ovat kesken kalastajille jaettavat kiintiöt perustuvat saalishistoriaan ja toinen keskeinen muutos jonka valiokunta teki on se että halutaan huomioida juuri aloittaneet kalastajat etteivät he joudu epäedulliseen asemaan arvoisa

puhemies turskakantojen tila itämeressä on ja tässä laissa kiintiöt koskevatkin silakkaa kilohailia ja lohta valiokunta pohti hyvin perusteellisesti ammattikalastuksen edellytyksiä ja mahdollisuuksia ja muun muassa silakan pyynnin osalta todetaan että kiintiöiden jakaminen kaupallisille kalastajille voi myös tulevaisuudessa lisätä kalastuselinkeinon edustajien halua perustaa suomeen esimerkiksi silakkaa koskeva tuottajaorganisaatio kansainvälinen merentutkimuslaitos

ices on todennut neuvonannossaan että sekakalastus on edelleen uhka heikoille lohikannoille erityisesti itämeren pääaltaalla heikkojen lohikantojen elvyttäminen edellyttää pitkäaikaisia toimia kuten riittäviä kalastusrajoituksia meressä erityisesti itämeren pääaltaalla sekä jokisuissa ja olennaista elvyttää vaelluskalojen luontainen lisääntymiskierto ja siksi tämä laki on tärkeä jatkotoimissa tarvitaan myös määrätietoista työtä vaellusesteiden

arvoisa herra puhemies kalakannoista on tärkeää pitää hyvää huolta ja ja kun tässä kaloista ja kalakannoista on kyse niin niin löydän siitä hyvän hyvän yhteyden myös kiittää hallitusta siitä että tällä hallituskaudella on päätetty merkittävällä tavalla panostaa lohiteiden rakentamiseen meillä on useita

ja nyt sitten ministeri tiilikainen kävi tämän tämän avaamassa ja jo ensimmäiset lohet ovat sieltä sieltä nousseet nämä ovat tärkeitä meidän kalakantojen ylläpitämiseksi yksi sellainen asia jota varmasti täytyy pohtia on se se mikä vaikutus on sillä että kalastusmaksut ovat jäämässä pienemmiksi budjetoidusta tähän tietysti isona syynä on se että edellinen hallitus halusi vapauttaa eläkeläiset kalastusmaksuista mikä varmasti on ihan ihan hyvä hyvä ratkaisu että he eivät tätä kalastusmaksua maksa mutta nyt nuo nuo tuotot ovat laskeneet ja se tulee väistämättä jollain tavalla näkymään myös kalastuspuolella ja ja tätä eroa on ehkä kurottava jollain muulla tavalla sitten kiinni

arvoisa herra puhemies ihan sanoakseni että mistä tämä termi vapautus tulee vaan ei ulotettu koskemaan eläkeläisiä kun heillä ei ole aiemminkaan ollut onko silloin joku vapautettu jos hän ei ole koskaan vankilassa ollutkaan kysyn vain sitten heinoselta tuo näkemyksellisyys sinällään on että edellinen hallitus ei vapauttanut eikä eduskunta tehnyt sen pohjalta päätöstä vaan tilanne pidettiin ennallaan siinä tapauksessa

en nyt en nyt halua lähteä tähän menneet ajat meillä ja muualla kuka on mitäkin tehnyt keskusteluun kalastuksen osalta suomessa on tehty linjakasta politiikkaa kalakannat ovat kehittyneet ja minun mielestäni tässä kohtaa on erityisen tärkeää että tällä samalla joella ja virtauksella mennään eteenpäin

arvoisa puhemies on todellakin ihan aiheellista kiittää hallitusta siitä että että se on aloittanut kalatiestrategian täytäntöönpanoa ja se on on panostanut hallitusohjelmassaan näihin näihin kalateihin se on hyvä alku mutta mutta tietysti me tiedämme että rahoitusta rahoitusta olisi hyvä siihen saada vielä lisää jotta jotta se voidaan tehdä tehokkaasti

ja erityisesti lohikalojen suojelun näkökulmasta tärkeää vaan myös aluetaloudellisesti se on hyvin merkittävää usein ne yhteiskunnalliset hyödyt mitä saadaan lisääntyneiden matkailutulojen kautta ovat paljon merkittävämmät kuin ne mahdolliset hyödyt mitä saadaan siitä että että siinä on pieni voimala tietysti hallitusta voi kyllä kiittää siitäkin että että se ymmärsi olla avaamatta koskiensuojelulakia joka myös jossain vaiheessa vilahti hallituksen listoilla mutta mutta tästä tästä sitten kuitenkin peräännyttiin ja se oli kyllä oikea ratkaisu kiitos siitä no mitä tulee tässä käsillä olevaan esitykseen niin niin on kyllä helppo yhtyä tähän tähän maa ja metsätalousvaliokunnan mietintöön siltä osin että meidän täytyy turvata kotimaisen kalan saanti

arvoisa puhemies edustaja heinonen nosti esiin hallituksen kärkihankkeen kalatiestrategian toimeenpanon ja onkin tärkeää että hallituksella tämä kärkihanke on ja siihen rahoitusta mutta toisaalta hallitus on on myös vähentänyt kalateiden rahoitusta toisaalla elikkä tavallaan myös tämä rahoitus on on plus miinus nolla luokkaa kalateihin olisi tärkeää myös osallistaa vesivoimalat kalateiden edistämiseen rakentamiseen ja rahoitukseen yhä vahvemmin ja on tärkeätä että voidaan hankkeille laittaa kalatievelvoitteita silloin kun luvat ovat ovat tarkastelussa mutta se mikä on tosi valitettavaa on se että vesivoimaluvat ovat pysyviä eikä näin ollen vanhoihin lupiin ole mahdollisuutta näitä velvoitteita asettaa ja tähän tähän pitäisi saada muutos ihan lainsäädännöllä edustaja myllykoski nosti puheessaan kotimaisen kalan kulutuksen edistämisen ja se onkin myös tässä valiokunnan mietinnössä vahvasti esillä ihmettelen siksi että hallitus kuitenkin haluaa leikata puolet pois kalastuksen vakuutusjärjestelmästä elikkä tästä ainoasta tukimuodosta joka meillä on ammattikalastukselle

arvoisa herra puhemies nyt voisin syyllistää edustaja karimäkeä ajatuksenluvusta olisin juuri halunnut tuoda tämän esille että kun tässä keskustelu hieman on polveillut tämän esityksen ja mietinnön pohjalta niin on kuitenkin huomioitava se että hallituksessa tehdään hyvää ja valiokunnassa on helppo yhtyä niihin hyviin päätöksiin mutta tulemme varmasti tässä salissa keskustelemaan siitä kuinka meidän meidän hallituksen toimet toisaalta ovat heikentämässä kotimaisen kalan saatavuutta kuluttajille ja sitä että kalastukseen voidaan paremmin ryhtyä mutta tässä käsittelyssä olevassa esityksessä ja mietinnössä on hyvää se minkä edustaja karimäkikin toi me olemme tässä mietinnössä ja hallitus esityksessään avanneet juuri sen että se polku ja mahdollisuus uusille kalastusyrittäjille ja kalastajille tulla kalastamaan on jätetty nyt todella hyvin auki siitä täytyy kyllä